Arvoisa puhemies, edustaja Martin totesi edellisessä puheenvuorossaan, että erityisesti tämän talouskriisin aikana on äärimmäisen tärkeää saada aikaan sopimuksia, jotka vauhdittavat talouskasvua ja työllisyyttä ja poistavat kaupan esteitä yleisellä tasolla. On kuitenkin muistettava, että tänään olemme juuri käyneet täällä hyvin vakavan keskustelun Euroopan autoteollisuuden kriisistä ja tällä viikolla käsittelemme myös tekstiiliteollisuuden ongelmia ja globalisaatiorahaston apua Espanjan ja Portugalin suuriin irtisanomisiin sillä alalla. Joten arvoisat komission edustajat, on otettava tosissaan eurooppalaisten ihmisten huoli siitä, millä tavoin me vastaamme tähän työpaikkojen katoon Euroopassa ja mitkä ovat komission lääkkeet, vaikka yleisellä tasolla vapaakauppa varmasti onkin hyväksi työllisyydelle ja talouskasvulle, mutta millä tavalla estämme työpaikkojen häviämisen näiltä perinteisiltä aloilta Euroopassa.